Mutta joka tapauksessa minusta nyt on tärkeätä huomioida se, että me elämme Euroopassa haastavia taloudellisia aikoja, ja tällaisina aikoina pitää ylimääräisiä rönsyjä uskaltaa leikata. Mutta ei niin, että leikkaus on itse tarkoitus. Meidän täytyy kohdistaa budjetin painopistettä niin, että se olisi kasvua mahdollistava.

Eli ne ovat se perusta ja pohja, jonka päälle uusi kasvu voi Euroopassa rakentua. Tässä suhteessa on erittäin tärkeää huomioida, että näille aloille tarvitaan lisää panostusta.